Toinen tärkeä asia ovat mietinnön kohderyhmä eli kasvavat lapset, jotka ovat ikänsä puolesta erittäin haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia.

On ilahduttavaa, että mietinnössä vaaditaan elintarvikemerkintöjen totuudenmukaisuutta ja sitä, että kuluttajille saisi jakaa vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa. Kannatan näitä ajatuksia, sillä jokainen meistä tietää, että yritysten mainonnan tehtävänä ensisijaisesti on vain myynnin edistäminen, ei tiedottaminen kuluttajille.

Useimmat lapsille markkinoidut elintarvikkeet sisältävätkin runsaasti rasvaa, sokeria ja suolaa.